Tukea kaivataan etenkin siitä syystä, että suurin osa kansalaisistamme asuu nykyisin kaupungeissa. Kaupungeilla on myös merkittävä rooli työllisyyden, kasvun sekä talouskriisin selättämisessä. On tosiasia, että ihmiskunnan tulevaisuus on kaupungeissa. Kun globalisaation myötä yksittäisten kansallisvaltioiden merkitys heikkenee, niin kaupunkien merkitys itsenäisinä poliittis taloudellisina toimijoina taas kasvaa entisestään.